Arvoisa puhemies, naapuruus kehitys ja kansainvälisen yhteistyön väline on kunnianhimoinen uudistus Euroopan unionin ulkosuhderahoitukseksi.

Me haluamme suunnata ilmasto ja ympäristötoimiin 45 prosenttia rahoituksesta. Olemme tuoneet myös sukupuolten tasa arvon vahvemmin mukaan sekä tukeneet panostuksia sosiaaliseen ja inhimillisen kehitykseen, kuten koulutukseen ja terveyteen. Nyt myös Euroopan kehitysrahasto on sisällytetty Euroopan unionin talousarvioon, mikä vahvistaa kehitysavun demokraattista valvontaa.

Tämä vaatii panostuksia kaikilla politiikan aloilla niin kaukana kuin lähialueillammekin, esimerkiksi pohjoisen ulottuvuuden ja arktisen alueen yhteistyön kautta. Kestävä kehitys, ihmisoikeudet, demokratia, inhimillinen kehitys ja tasa arvo sekä köyhyyden poistaminen toimivat jatkossakin hyvänä ohjenuorana ulkosuhteille. Mutta pelkät tavoitteet eivät riitä, meidän tulee varmistaa myös tuloksellisuus.